Otan esimerkin Eurooppa on tähän mennessä painostanut Kiinaa toteuttamaan ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Nyt näyttää siltä, että Kiina alkaa painostaa Eurooppaa hyväksymään esimerkiksi Kiinan markkinatalousaseman. Se saattaa vaikuttaa siihen, että tulevaisuudessa Kiina painostaa Eurooppaa hyväksymään mitättömämmät ympäristönormit, heikon kuluttajansuojan.